Satojen ja tuhansien mahdollisuus paeta kotiseudultaan naapurimaihin on tosin säästänyt henkiä, mutta pakolaisuus ei ole yhtä kuin vapaus.

Maan sisäisessä evakossa olevien tilanne ei kuitenkaan ole yhtään parempi, sillä humanitaarisen avustustyön tekeminen Syyrian maaperällä on hankalaa.

Korkean tason yhteydenotot, välitön kriisiapu sekä humanitaarisen avun määrärahojen korottaminen ovat konkreettisimmat EU toimet, joihin meillä on toimintavalmiutta ja toimivaltaa. Aikaa ei tule hukata!